Jos asia on näin, niin kuin haluan uskoa, niin onko Hamas, joka on tällä hetkellä Palestiinan hallituksessa, hyväksynyt kvartetin, jossa EUkin on mukana, ennakkoehdot terrorin lopettamisesta, Israelin tunnustamisesta ja aikaisemmista sopimuksista ja niiden hyväksymisestä? Lisäksi haluan vielä kysyä, onko Euroopan unioni valmis yhtymään Abbasin ajatukseen siitä, että pitäisi luoda jonkinlainen juutalaisvapaa Palestiina?

Tässä suhteessa Euroopan pitäisi seistä omilla arvoillaan ja selvästi sanoa, että me tuemme demokratiaa ja ihmisoikeuksia.